Arvoisa puhemies, Nigerian tilanne on monella tapaa huolestuttava. Ilman muuta Euroopan unionissa, kun me kannamme huolta ihmisoikeuksista ja demokratiasta, me haluamme olla myöskin tukemassa tälle tielle Nigeriaa. Onhan näin, että Nigerialla ja Euroopan unionilla on myöskin paljon yhteistyötä.

Nigeriahan on yksi maailman suurimmista öljyntuottajamaista. Silti on muistettava, että yli 60 prosenttia kansasta elää alle yhdellä dollarilla vuorokaudessa. Eli se kertoo siitä, että oikeudenmukaista tulonjakoa ei myöskään tuossa maassa ole. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että oikeudenmukaisuuden periaatteet voisivat nousta esille.

On totta, että meidän pitää taistella terrorismia vastaan, meidän pitää Euroopan unionin kansalaisina Euroopan unionin kautta hyvin voimakkaasti huolehtia siitä, että demokratia voisi vahvistua, ihmisoikeudet voisivat vahvistua ja myöskin erilaisten vähemmistöjen asema tuossa maassa voisi vahvistua.